ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö kaksikymmentäyksi

keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesneljäs kuudetta kaksituhattakaksikymmentä pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on wille rydman päivi räsäsen kannattamana ehdottanut että eduskunta ei anna suostumustaan juha mäenpään syytteeseen asettamiseen siitä rikoksesta jota syyttämislupaa koskevassa pyynnössä tarkoitetaan

totean perustuslain kolmannenkymmenennen pykälän toisen momentin mukaisesti kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden johdosta ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut totean lisäksi että perustuslain kolmannenkymmenennentoisen pykälän mukaisesti edustaja on esteellinen osallistumaan päätöksentekoon häntä henkilökohtaisesti koskevassa asiassa ehdotuksesta on äänestettävä

arvoisat edustajat

ottamaan istuntosalista paikkansa muutenkin totean että salin ulkopuolelta kuuluu jonkin verran ääntä tänne saliin toivon että rauhoitutaan nyt äänestystuloksen ajaksi

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia

yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesviides kuudetta kaksituhattakaksikymmentä pidetyssä täysistunnossa nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn

arvoisa herra puhemies käsittelyssä on niin sanottu henkilöstömitoitus eli hoitajamitoituslakiesitys perussuomalaiset kannattivat esitystä että hoitajamitoitus olisi ollut nolla pilkku seitsemän nopeammin kuin hallituksen esityksessä hallitus esittää että se on nolla pilkku viiden alkaen ensimmäinen kymmenettä tänä vuonna meidän mielestämme mitoituksen olisi tullut olla korkeampi jo heti alkuunsa olemme jättäneet valiokunnassa lausumia ja esittelen tässä meidän lausumamme ensimmäinen kuuluu eduskunta edellyttää että hallitus seuraa henkilöstömitoituksen toteutumista ja ryhtyy toimenpiteisiin määritelläkseen sen laiminlyönneistä sanktiot toinen lausuma eduskunta edellyttää että hallitus seuraa vanhustenhoidon kotihoidon resurssien määrää ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin määritelläkseen lakisääteisen henkilöstömitoituksen seuraava lausuma eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin jotta vanhustenhoidon saattohoidon parantamiseksi ja turvaamiseksi hoivayksiköissä laaditaan erilliset saattohoito ohjeistukset ja suunnitelmat ja hoivayksikön osaamista ja tarvetta palliatiivisen hoidon turvaamiseen tuetaan

tarkoituksenmukaista määrää

arvoisa puhemies ihan ensiksi kannatan edustaja juvosen esittämiä lausumia toiseksi ihan muutama sana näin yleisluontoisesti tästä henkilöstömitoituksesta tämä on on ollut kymmenen vuotta keskustelussa ja tätä on yritetty kymmenen vuotta läpi ja nyt se on menossa läpi ei ihan sellaisena kuin olisimme toivoneet mutta joka tapauksessa mennään oikeaan suuntaan

siihen kirjeeseen en saanut vastausta enkä moneen muuhunkaan kirjeeseen jolla olen yrittänyt tätä asiaa edistää ja välillä tuntuu että on ihan uskomatonta että juuri tämä asia on tehty niin vaikeaksi vanhustenhoidossa on suomessa monta eri osa aluetta ja tämä on vain yksi niistä se että me nyt nuijimme tämän lain läpi ei tarkoita sitä että me voimme

meillä on aukkoja edelleenkin vanhustenhoidossa ja meillä on paljon tekemistä ennen kuin me pääsemme pohjoismaisella tasolla edes tasoihin ruotsin norjan ja tanskan kanssa tämä meidän pitää muistaa tämä on vain yksi osa

kannatan edustaja juvosen tekemiä ehdotuksia hoitajamitoitus on hirveän tärkeää saada maaliin kaikki ei nyt mennyt ihan niin kuin perussuomalaiset olisivat halunneet olisimme halunneet sen mitoituksen voimaan jo ensi vuoden alusta nyt mitoitus on sitten täysimääräisesti voimassa vuoden kaksituhattakaksikymmentäkolme alusta meidän lausumamme koskevat hyvin tärkeitä asioita mitä esitimme sinne omaishoitoon laiminlyönteihin puuttumisiin ja kodinhoitoon ja siihen resurssiin ja valvontaan saattohoitoon niihin tarvitaan panostusta ja rahaa meidän kaikkien tulee muistaa että jokainen ihminen jokainen ihminen vanhenee se on todella ihan tärkeä fakta muistaa

arvoisa herra puhemies on hienoa että hoitajamitoitus nyt nytkähti eteenpäin mutta edelleen rahoitus ja hoitajat puuttuvat hallitus puhuu aina että jos alkaisimme nyt leikkaamaan me näivettyisimme mutta miten me näivettyisimme jos esimerkiksi poistaisimme isojen yleishyödyllisten yhdistysten verovapauden sekä poistaisimme tämän vuoden kehitysavun lisäyksen nämä toisivat valtion kassaan noin seitsemänsataa miljoonaa euroa siinä olisivat rahat hoitajamitoitukseen ja moneen muuhunkin suomalaisille tärkeään asiaan mutta nämähän ovat niitä arvovalintoja

arvoisa herra puhemies kristillisdemokraatit ovat voimakkaasti usean vaalikauden ajan kannattaneet tätä hoitajamitoituksen muutosta ja siinä mielessä tervehdin ilolla tätä päivää että saamme olla tätä käsittelemässä tosin tässä huolena on edelleen se että hoitajamitoitus on on tulossa tähän nolla pilkku seitsemän tavoitteeseen vasta vuonna

aprillipäivänä ja vanhukset tarvitsevat hoitonsa tässä ja nyt eli ne ihmiset jotka ovat ympärivuorokautisessa hoidossa eivät välttämättä ole tuota päivää näkemässä jolloin jolloin tämä hoitajamitoitus on sitten vihdoin kohdallaan mutta sitäkin on on toki tulevien hoidettavien kannalta ilo odottaa sitten olen kyllä huolestunut ennen muuta tästä rahoituksesta on helppo vielä tehdä pykälä että hoitajamitoitus täytyy saada siihen nolla pilkku seitsemään mutta siihen täytyisi olla sekä ne hoitajat että heidän palkkaamiseensa tarvittavat rahat pidän kyllä epärealistisena niitä hallituksen keinoja joilla näitä rahoja yritetään ikään kuin repiä kasaan esimerkiksi tätä kuntien digitalisaatio ja palveluhankintojen tehostamista jota täytyisi joka tapauksessa tehdä myös kela korvausjärjestelmän romuttaminen tarkoittaa sitä että kansalaisten lääkäripalveluiden äärelle pääseminen vaikeutuu jos ajatellaan vaikkapa gynekologipalveluja jotka ovat nimenomaan käytännössä yksityissektorilla niissä etenkin pienituloisimpien ihmisten kannalta nämä kela korvaukset ovat olleet todella tärkeitä ja sitten mikäli tämä hoitajamitoitus todella saadaan nostettua siihen nolla pilkku seitsemään me tarvitsemme yli neljätuhatta hoitajaa käsiparia lisää hoitamaan ikäihmisiä ja samaan aikaan tulisi myös kotihoitoa tehostaa ja parantaa hallitus ei ole antanut realistista suunnitelmaa siitä millä tavoin tuo koko henkilöstömäärä saadaan toteutettua

arvoisa herra puhemies nyt tämä mitoitukseen liittyvä esitys on meillä tässä ja se on hieno asia sitä että se ei ole jossakin suunnitelmissa vaan että se on meillä nyt tänään käsittelyssä hyvänä asiana myös aikataulu miten hallitus aikoo tämän hoitaa on nyt kerrottu sekin on hyvä asia se miten tämä hoidetaan ei roiku ilmassa ja kuten täällä on monissa puheenvuoroissa todettu niin aikatauluun olisi toivottu kyllä tiukempaa eli nopeampaa voimaantuloa tälle laille on ymmärrettävää tietenkin että jos on neljäntuhannen hoitajan pula niin tämä laki ei voi tulla voimaan ensi vuonna se on aivan selvä asia eikä ehkä ihan seuraavanakaan siinä mielessä kyllä vaikka oppositiossa istunkin ymmärrän tämän logiikan mikä tässä on mutta sitten pohdin myös samalla että jos tämän asian hoitamiseen olisi samanlainen tarmo kuin muihin asioihin niin ehkä sitten olisi voitu tehdä niitä lisätoimia rahoituksen suhteen ja ehkä jättää joitakin asioita mitä lisätalousarvion käsittelyssä käsittelimme ja jotka eivät kuulu koronaan eivät ole lähelläkään koronarahoituksen tarvetta niin ehkä niitä rahoja olisi voinut sitten kanavoida tänne minulle tämä kertoo hieman siitä että tämä hoitajamitoituksen toteutus ja rahoitus eivät ole prioriteeteissa hallituksella kovin korkealla vaan siellä on muita asioita jotka paljon korkeammalla tämä on vähän huolestuttavaa siinä mielessä että hallituksella oli tiedossa kaikkien puolueiden tahtotila tämän asian hoitamisen suhteen joka ainoalla puolueella oli tämä asia eduskuntavaaliohjelmassaan ennen viime vaaleja eli hallitus olisi saanut jos se olisi tuonut hyvin radikaalejakin toimenpiteitä tämän asian hoitamiseksi oppositiolta siihen voimakkaan tuen jostain syystä hallitus ei nyt tätä tukea käyttänyt hyväkseen tämä on asia joka on usean vaalikauden ajan ollut täällä keskeisenä keskusteluna puhemies

pidän edelleen hyvänä sitä että tämä esitys on tässä ja että on jonkinlainen raami mutta toivoisin että hallitus voisi vielä keskuudessaan ottaa tämän aikataulun uuteen käsittelyyn kun kerran rahaa on löytynyt kaksikymmentä miljardia tämän koronan hoitamiseen niin en yhtään epäile etteikö tähän asiaan olisi löytynyt rahoja myös sitä koulutusongelmaa olisi voinut miettiä entä ne kahdeksankymmentätuhatta hoitajaa jotka ovat muissa töissä ehkä heidätkin olisi voitu jollakin tavalla houkutella takaisin oman ammattinsa pariin

herra puhemies edustaja laukkanen totesi että koronan hoitamiseen on rahaa löytynyt mutta ei näytä löytyvän vanhusten hoitamiseen ministeri kiuru totesi eduskunnassa että hoitajamitoitus on tuntien työ ja yksi lause lakiin riittää arvoisa puhemies on valitettavaa että ministeri kiuru ei ole täällä eduskunnassa paikalla kun puhutaan ikäihmisten tilanteesta vanhustenhoidosta ja uusien hoitajien palkkaamisesta toivon että eduskunnan puhemiehistö puuttuu vakavalla kädellä tähän ministereiden välinpitämättömyyteen että he eivät ole täällä eduskunnassa paikalla silloin kun heidän tärkeitä asioitaan käsitellään koska näitä rahoja hoitajamitoitukseen kehyksessä niin ihmettelen sitä miten ihmeessä ne rahat jälleen loppuivat juuri sillä hetkellä kun pitäisi päättää vanhusten ja ikäihmisten asioista sitten oikeastaan isona ongelmana se että tässä puhutaan neljästätuhannestaneljästäsadasta hoitajasta no meillä tällä hetkellä suomessa noin kahdeksan prosenttia yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaista on laitoshoidossa ja se itse asiassa tarkoittaa että vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi hoitajatarve on yli yksitoistatuhatta jos me me emme pysty pienentämään sitä määrää joka on laitoshoidossa ja vahvistamaan kotihoitoa ruotsissa viisi prosenttia on laitoshoidossa ja yhdeksänkymmentäviisi prosenttia pystyy asumaan omassa kodissaan sen takia me kokoomuksessa olemme huolissamme että hallitus on nyt tekemässä mallin jossa hoitajia siirretään kotihoidosta kotipalveluista laitoshoidon puolelle tämä määrä joka ikäihmisistä laitoksissa on ja joutuu olemaan tulee todennäköisesti kasvamaan arvoisa puhemies me olemme kokoomuksessa tyytyväisiä että hallitus on lopultakin palkkaamassa lisää hoitajia vanhustenhoitoon meidän ikäihmiset ansaitsevat parempaa hoitoa kuin he tällä hetkellä saavat mutta me olemme huolissamme siitä että tämä hallitus on heikentämässä kotihoitoa ja tämä hallitus ei näe käytännössä minkäänlaista kehittämistarvetta omaishoidossa nämä kaksi palasta täytyisi tässä kokonaisuudessa viedä rinta rinnan vahvistaa omaishoitoa joka koskee ikäihmisiä mutta myös isoa ryhmää muita ihmisiä ja kotihoitoa ja vahvistaa sitä että ihmiset voisivat olla entistä pidempään omassa kodissaan

puhemies kokoomus haluaa että kaikki hoivaa tarvitsevat vanhukset saavat sitä nyt tällä hoitajamitoitusesityksellä

vanhuksista heillä jotka asuvat ympärivuorokautisessa hoivassa tilanne toivottavasti paranee meille jää edelleenkin kuusikymmentä prosenttia hoivaa tarvitsevista vanhuksista ilman velvoittavaa muutosta mihin tämä lakiesitys ei auta kokoomus on ollut huolissaan rahoituksesta henkilöstöstä ja nimenomaan kotihoidon tilanteesta ja olemme tehneet vastalauseen ja siihen liittyen yhdeksän lausumaa jotka nyt tässä esittelen lausuma yksi eduskunta edellyttää että hallitus tuo eduskunnan käsittelyyn vanhuspalvelulain kokonaisuudistuksen jolla varmistetaan palveluiden yhdenvertaisuus ja parempi saatavuus jokaiselle palveluita tarvitsevalle ikääntyneelle uudistuksessa on varmistettava että yhteen palvelumuotoon tehtävät muutokset eivät heikennä palveluiden laatua tai saatavuutta toisaalla vanhuspalvelulain uudistamista koskeva esitys on tuotava eduskuntaan niin että se ehditään käsitellä kuluvan eduskuntakauden aikana lausuma kaksi eduskunta edellyttää että valtioneuvosto tuo viipymättä eduskunnan käsiteltäväksi tarvittavat toimet kotihoidon hoitajapulan ratkaisemiseksi ja sen varmistamiseksi että ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitus ei vaaranna kotihoidon palveluiden saatavuutta lausuma kolme eduskunta edellyttää että valtioneuvosto tuo viipymättä eduskunnan käsiteltäväksi tarvittavat toimet omaishoidettavien ja omaishoitajien riittävän tuen ja palveluiden turvaamiseksi lausuma neljä eduskunta edellyttää että ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksen nostosta laaditaan kattava arviointi vuoden kaksituhattakaksikymmentäkaksi aikana jossa selvitetään hallituksen esityksen vaikutukset vanhuspalveluiden kokonaisuuteen ja henkilöstön saatavuuteen

on täsmennettävä julkistalouden turvaavat rakenneuudistukset lausuma kahdeksan eduskunta edellyttää että ihmisten mahdollisuutta saada oikea aikaisesti tarvitsemiaan terveydenhuollon palveluita ei heikennetä kela korvauksia leikkaamalla lausuma yhdeksän eduskunta edellyttää että rahoituslähteisiin liittyvä lainvalmistelu aloitetaan viipymättä julkisen talouden suunnitelmassa esitetyn mukaan rahoituslähteitä koskevan lainsäädännön olisi täysmääräisesti oltava voimassa vuoden kaksituhattakaksikymmentäkolme alusta alkaen jotta tarvittavat toimet henkilöstömitoituksen rahoittamiseksi voisivat toteutua

arvoisa puhemies kannatan edustaja laihon tekemiä lausumaesityksiä pidämme tärkeänä sitä että hoitajien määrää saadaan lisättyä tämän lakiesityksen käsittelyn aikana on kuitenkin käynyt ilmeiseksi se että että tämän esityksen rahoitukselta puuttuu pohja hoitajia ei ole riittävästi ja kotihoito vaarantuu näistä lähtökohdista me olemme laatineet nämä lausumaesitykset sillä ajatuksella että niiden kautta voimme turvata tämän vanhustenpalveluiden kokonaisuuden ihmettelenkin miksi hallituspuolueet eivät voisi tukea kokoomuksen esittämiä lausumaesityksiä sillä ne ovat välttämättömiä hyvän vanhustenhoidon kokonaisuuden turvaamiseksi jos ajatellaan sitä mitä me näissä lausumaehdotuksissamme esitämme että eduskunnan käsittelyyn tuodaan vanhuspalvelulain kokonaisuudistus ei ainoastaan yhtä osaa vaan se kokonaisuus ja ja että hallitus toisi eduskunnan käsiteltäväksi tarvittavat toimet sen varmistamiseksi että kotihoito ei vaarannu ja että omaishoidettavien ja omaishoitajien riittävän tuen ja palveluitten turvaamisesta pidetään huolta me esitimme näissä lausumaesityksissämme myöskin sitä että että haetaan ratkaisut näihin ongelmiin mitä tässä keskustelussa ja käsittelyssä on tullut esiin eli eli siihen että hoitajia ei ole riittävästi saatavilla ja että että rahoituksessa on puutteita niin että nämä varmistettaisiin jatkossa lisäksi esitimme sitä että

arvokasta että me nyt tässä salissa kevätistuntokauden päättyessä keskustelemme vanhustenhoidosta sen parantamisesta vanhuksista huolehtiminen on yhteinen kunniatehtävämme ja on arvokasta että käymme sitä nyt nyt eri eri näkökulmista läpi tämä hallituksen esitys koskee hoitajamitoitusta laitoksissa joissa asuvat vanhukset ovat usein hyvin huonokuntoisia esimerkiksi muistisairaita ja he ovat juuri sellaisia ihmisiä jotka eivät kykene itse auttamaan itseään tai pitämään meteliä niistä epäkohdista joita he omassa hoidossaan kohtaavat tämä hallituksen esitys hoitajamitoituksen kirjaamiseksi lakiin on niin kuin tässä on jo tullut hyvissä puheenvuorossa esille kauan toivottu ja odotettu on aivan oikein että tämä ei todellakaan ratkaise kaikkea mutta tämä on merkittävä askel kohti vanhusystävällisempää suomea on erittäin että erityisesti kokoomuksen suunnasta tulleesta kritiikistä huolimatta tämä sitova nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus nyt kirjataan lakiin ja että asia etenee portaittain nyt hallituksen ei niin helppona tehtävänä on järjestää mitoituksen toteutukseen tarvittava rahoitus ja huolehtia myös siitä että hoitajia on riittävästi ja tämä otetaan meidän sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä huomioon on hyvä että perustuslakivaliokunnan mukaisesti hoitajamitoituksen aikataulutusta ja tätä hoidon arviointijärjestelmää sekä rahoitusta täsmennetään sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä korostamme on tärkeää turvata myös kotihoidon laatu sekä lisätä koulutuspaikkoja ja kehittää hoitohenkilökunnan työoloja hallitus on myös toisaalla luvannut että näihin kiinnitetään myös tämän hoitajamitoituslain ulkopuolella huomiota meillä on hallitusohjelmassa tärkeä kirjaus muun muassa omaishoidon kehittämisestä ja se on yksi niistä hallitusohjelman

lähtenyt niin sanotusti muihin hommiin ja on erinomaista että hallitus nyt aikoo puuttua tähän ja puuttuu myös tällä hoitajamitoitusesityksellä joka osaltaan tulee olemaan yksi tekijä hoitoalan houkuttelevuudessa ja työolojen parantamisessa arvoisa puhemies kaikkiaan tämä hallituksen esitys on kokonaisuutena hyvin kannatettava ja tärkeä

arvoisa puhemies tässä keskustelu alkoi minusta sillä tavalla hyvin lupaavasti että opposition edustajat juvonen juuso reijonen koponen ja myös räsänen ja laukkanen antoivat hyvin myönteistä palautetta tästä nyt käsiteltävänä olevasta henkilöstö ja hoitajamitoitusasiasta sen jälkeen tuli ehkä kokoomuksen suunnalta enemmän kritiikkiä vaikka todettiin kuitenkin että hyvä että tässä asiassa edetään mutta olisi pitänyt edetä heidän näkemyksensä mukaan tietyillä toisilla tavoilla itse pidän tätä nyt erittäin tärkeänä askeleena ja hienona asiana että olemme tässä vaiheessa tämän asian kanssa on totta että meillä on vanhustenhuollossa moninaisia haasteita ne on on oikeastaan aika helppo luetella täällä on mainittu saattohoito omaishoito kotihoito ja niin edelleen kaikki ne vaativat voimakasta kehittämistä mutta minun oma ajatuskulkuni ei kulje niin että me

olemme tekemässä että meillä on edelleen muitakin haasteita jotka sitten vaativat omalta osaltaan ratkaisuja jos katsomme vanhustenhuollon kokonaisuutta niin on aivan totta että tehostetussa palveluasumisessa ja laitosmuotoisessa hoidossa ei ole enemmistö vanhuksista mutta käytetyistä julkisista resursseista meillä on kuusikymmentä prosenttia tehostetussa palveluasumisessa sitten meillä on viisitoista prosenttia laitoshoidossa ja kaksikymmentäviisi prosenttia kotihoidossa tämä kertoo siitä että kotihoidossa tarvitaan ehdottomasti lisää resursseja mutta ratkaisemme nämä asiat pala kerrallaan tässä on erittäin kunnianhimoinen tavoitteisto kolmenkymmenen kuukauden aika toteuttaa portaittain uudistus jossa tarvitaan neljätuhattaneljäsataa hoitajaa lisää tehostettuun palveluasumiseen ja laitosmuotoiseen hoitoon

arvoisa herra puhemies näistä asioista keskusteltiin todella paljon ennen viime eduskuntavaaleja ja kaikki meidän kilpailijamme muut puolueet antoivat vaaleissa ymmärtää että tämä hoitajamitoitus on helposti ja nopeasti hoidettavissa tässä eduskunnassa nyt meillä on esillä hallituksen esitys joka tarkoittaa sitä että tämä paljon puheena ollut nolla pilkku seitsemän tulee voimaan muutama viikko ennen seuraavia eduskuntavaaleja aprillipäivänä vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme se siitä helppoudesta ja nopeudesta jolla tämä asia oli vaalipuheiden mukaan hoidettavissa onko silloin sitten riittävä rahoitus olemassa onko silloin sitten riittävä henkilöstömäärä olemassa edellinen puhuja edustaja linden joka on tietysti kova asiantuntija sosiaali ja terveysasioissa suhtautui hyvin optimistisesti siihen että silloin on sekä rahoitus että henkilöstö olemassa tämä on todella tärkeä kysymys sillä ellei valtio laita lupaamaansa täyttä rahoitusta tähän uudistukseen niin silloin ne rahat otetaan kunnilta kunnat joutuvat tai ehkä silloin maakunnat käyttämään tähän omia varojaan ja kaikki tiedämme miten suurissa taloudellisissa vaikeuksissa kunnat jo tänä päivänä ovat ehkä rahoitustakin kinkkisempi kysymys on kysymys henkilöstön riittävyydestä mikäli silloin kaksituhattakaksikymmentäkolme ei ole henkilöstöä riittävästi niin silloinhan nämä hoitajat käytännössä otetaan sieltä kotihoidosta jossa on enemmän vanhuksia kuin tässä ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasumisessa ja tästä että on riski siitä että kotihoidosta imuroidaan tämän henkilökunta on ollut huolissaan esityksessään sekä maan hallitus että mietinnössään sosiaali ja terveysvaliokunta tämän vuoksi asiaa kummemmin lykkäämättä kokoomus olisi nähnyt ja lausumassaan näkee vieläkin tarpeelliseksi sen että samassa yhteydessä kun säädetään tästä hoitajamitoituksesta palveluasumisessa olisi ratkaistu nämä muut ongelmat ja kysymykset ja katsottu sillä tavoin kokonaisuutta että myös kotihoito ja myös omaishoidon vaatima tuki olisi tullut samalla ratkaistuksi kiitos

arvoisa puhemies lähtökohta on se että meillä ei saa olla mitään tärkeämpää kuin vanhustemme suomen rakentajien hyvinvointi ennen vaaleja pääministeripuolue lupasi lupasi lupasi ja lupasi lupasi vappusatasia eläkeläisille kaikki on petetty muutamia vuosia sitten minulla oli elämässäni sellainen kohta että olin työttömänä käytin sen ajan sotiemme veteraanien avustamiseen sain kunnian olla keski pohjanmaan veteraanien kanssa tekemisissä päivittäin ja kuulin siellä monenlaisia hyvin sykähdyttäviä tarinoita jotka koskettavat vieläkin lämpimästi sydäntäni niiden ihmisten jotka rakensivat tämän maan ja mahdollistivat sen että te hyvä hallitus istutte täällä nyt ja venyttämässä heidän palveluidensa laatua jonnekin vuoden kaksikymmentäkolme aprillipäivään

minä en yksinkertaisesti ymmärrä sitä

minä joudun vastaamaan tänä päivänä puheluun mummolle joka kysyy näin mauri miksi suomella on varaa kolme miljoonaa päivässä lähettää kehitysapuun ja savanneille mutta minulle ei heru myötätuntoa meille ei riitä hoitajia kyllä minä ihmettelen että tässä tässä salissa ei ole niin voimakasta yhteisymmärrystä näin pienen asian hoitamiseen meidän vanhuksemme ja ne ihmiset jotka tämän maan meille rakensivat ansaitsevat sen kaiken kunnian mitä tämä sali voi koskaan minnekään antaa vaan että meillä on yksikin asia ennen heidän tarpeitaan voiko teistä jokainen kävellä peilin eteen katsoa itseään silmiin ja sanoa kyllä me olemme tehneet kaikkemme suomalaisten eteen juuri nyt tehdään kyllä ja te arvoisa hallitus viette tämän päätöksen ja ja lopputuloksen vuoteen täällä teidän ministerinne on sanonut että tämä on tunnin homma ja yksi lause miksi sitä ei ole tehty jos allekirjoittanut olisi tuolla ministerin paikalla niin tämä olisi pantu täytäntöön heti ja minä sanon suoraan että mikäli tämä vielä viivästyy niin en voi kunnialla katsoa kyllä hallitusta en yhtään sielua toivon että tähän pannaan vauhtia ja priorisoidaan rahankäyttö oman kansan edun mukaisesti

suomi elvyttää urakalla mutta unohtaa elvyttää vanhustenhoidon antaa ehkä vähän tekohengitystä mutta sydänhieronta unohtui tämä vaikuttaa me puhuimme kaikki täällä nolla pilkku seitsemän hoitajan mitoituksesta mutta se kuivui kasaan se on nolla pilkku viisi ja sillä ei ole juurikaan mitään merkitystä olen työskennellyt kaksikymmentäviisi vuotta hoitotyössä ja tiedän mitkä ovat ne asiat siellä mihin hoitajien määrä ja mitoitus vaikuttavat arvoisa puhemies se että tämä hoitajamitoitus porrastetaan nyt niin että tänä vuonna nolla pilkku viisi ensi vuonna nolla pilkku viisikymmentäviisi seuraavana vuonna nolla pilkku kuusi ja nolla pilkku seitsemän sitten mahdollisesti ensimmäinen neljättä

kehitys tapahtuu liian hitaasti tähän on on erittäin vaikea uskoa ja kun täällä kysytään että eikö koskaan ole rahaa niin kyllä voin kertoa että sitä rahaa ei ole koskaan tullut sinne vanhustenhoitoon sen on tuntenut ja sen on nähnyt niissä yövuoroissa kun olen ollut neljätoista vuotta yksin yövuorossa ja on ollut paljon hoidettavia ei sitä rahaa oikeasti ole sinne tullut mistä sitten näitä hoitajia löytyy meidän perussuomalaisten esitys oli että nolla pilkku seitsemään voimaan nopeammassa tahdissa hallitus olette leiponeet tänne lakiesitykseen kaksikymmentäkaksi eri ammattinimikettä jotka voivat toimia siinä itse hoitotyössä te annatte mahdollisuuden hyvin monella ammattinimikkeellä työskennellä siinä välittömässä hoitotyössä eli lähellä potilasta asiakasta ihmistä millä tavalla häntä siellä vanhustenhoidossa kutsutaan siellä jaetaan lääkkeitä siellä annetaan sairaanhoidollista apua ihmisille näin paljon ammattikuvia kyllä nämä ihmiset meiltä löytyvät tekemään tätä työtä ja myös ammattiliitot super ja tehy ovat hyväksyneet kaksikymmentäkaksi eri ammattinimikettä siellä on muitakin kuin vain lähi ja sairaanhoitajia siellä on hoiva avustajia siellä on kodinhoitajia siellä on kotiavustajia kaikki ovat tervetulleita tekemään sitä vanhustenhoivatyötä ja tällä valtavalla ammattihenkilöiden määrällä meillä olisi mahdollista saada se sinne nolla pilkku seitsemään koska kaikkia käsiä tarvitaan miksi te ette tehneet näin kun te tiedätte sen te olette leiponeet tänne sisälle sen että täällä on valtava määrä henkilöstöä joka luetaan sinne henkilöstömitoitukseen

hoitajille korona lisää mitä esimerkiksi ruotsissa annetaan se kertoo sitä että kyllä meillä ihan oikeasti suomessa prioriteetit ovat nollassa kun me katsomme terveydenhuoltoa katsomme terveydenhuollon henkilöstöä tai niitä asiakkaita eli vanhuksia ja kyllä täytyy sanoa että ei aina viitsi katsoa peiliin kuten edustaja mauri peltokangas meitä kaikkia kehotti

arvoisa puhemies ymmärrän hyvin että opposition roolina on kritisoida hallitusta itsekin olen oppositiossa istunut ja ja tiedän että joskus kärkkäästikin täytyy ottaa kiinni mutta haluan kuitenkin oikoa mitä ensimmäinen kymmenettä nyt tänä vuonna syksyllä tulee tapahtumaan

että kun välitön työ lasketaan siihen mitoitukseen ja ei enää lasketa siihen niin se jo helpottaa huomattavasti tilannetta ymmärrän hyvin tämän kritiikin sitä kohtaan että miksi ei nopeammalla aikataululla minä olen itse ihan samaa mieltä ja tiedättekö kun kokoomuksen kritiikki kohdistuu siihen ja aika vahvaa kritiikkiä esimerkiksi peruspalveluministeri kiurua kohtaan täällä on esitetty että minkä takia hän ei ole tuonut tätä nopeammin niin arvoisa puhemies kyllä se näin on

tai edes viime vaalikaudella siihenkin oli mahdollisuus silloin hallituksessa olivat perussuomalaiset ja kokoomus miksi te ette silloin hoitaneet kun te sanotte että tämä olisi niin helppo ollut hoitaa tämä kun on venynyt niin tämän hoitaminen on vaikeutunut minä tiedän perussuomalaiset teidän tuskanne koska kokoomus jarruttaja myöskin silloin kun me olimme hallituksessa ymmärrän sen erittäin hyvin mutta tätä kokoomuksen kritiikkiä arvoisa puheenjohtaja minä en niele koska jos tämä olisi hoidettu kuntoon jo silloin aikoinaan tilanne siellä hoivalaitoksissa olisi aivan eri kuin tänä päivänä me olisimme päässeet kehittämään sitä vanhustenhoivan laatua aivan eri tavalla me olisimme pohjoismaiden kärjessä meidän vanhustenhoivassa me lähdemme nyt takamatkalta mutta tämä on ilon viikko vaikka lähdemme takamatkalta me lähdemme nyt etenemään määrätietoisin askelin se että tämä on nyt tänne tuotu portaittain niin kuin perustuslakivaliokunta omassa lausunnossaan yhtenä vaihtoehtona antoi arvoisa puhemies on minun mielestäni paras vaihtoehto koska kun niitä hoitajia ei nyt ole siellä reservissä niin me tarvitsemme vastuullisen etenemistavan jotta kunnat pystyvät rekrytoimaan jotta kotihoidon puolelta ei viedä niitä tärkeitä hoitajia siellä hoivaa tarvitsevilta vanhuksilta me olemme nyt tässä tilanteessa tämä on se realiteetti tämä on nyt paras mahdollinen mitä tässä tilanteessa voidaan jos kokoomus ei olisi jarruttanut tilanne olisi aivan toinen mutta me joudumme näiden realiteettien puitteissa toimimaan arvoisa puhemies ja minä toivon että me kaikki iloitsemme siitä että tämä vihdoinkin nyt

arvoisa puhemies tämä on hieno päivä vaikka

uskollisena muuta yrittää tässä tietysti väittää kymmenen vuoden työ tulee maaliin tämä asia oltaisiin todella voitu hoitaa jo aikaisemmilla kausilla kokoomuksen tai perussuomalaisten hallitusten aikana mutta mutta nyt se tapahtuu neljätuhattaneljäsataa hoitajaa satakahdeksankymmentä miljoonaa euroa työnjako selkiytyy ja hoidon arvioinnin kriteerit yhtenäistetään koko maassa kiitos edelliselle puhujalle maria guzeninalle joka kymmenen vuotta sitten ministerinä tämän asian laittoi liikkeelle ja nosti keskusteluun kiitos krista kiurulle joka nyt esityksen tuo meille eduskunnan käsittelyyn kiitos kaikille jotka tätä esitystä nyt tukevat ja ovat viemässä eteenpäin jotta vihdoin saamme korjattua vanhustenhoidon ongelmat tämän yhden asian osalta työ jatkuu se jatkuu kotihoidon se jatkuu omaishoidon kehittämisellä mutta nyt hoitajamitoitus viedään maaliin ja se on iso ja tärkeä askel hyvää kesää kaikille

puhemies ikäihmiset todella tarvitsevat arvoisensa hoidon he ovat rakentaneet tämän maan ja ilman tämän päivän ikäihmisiä meillä ei olisi koko itsenäistä suomen maata he todella tarvitsevat arvokkaan laadukkaan hoidon ja on ollut häpeäpilkku itsenäisessä hyvinvointivaltiossa että olemme hoitaneet ikäihmisten hoidon niin huonosti kuin on osoittautunut viime vuosien aikanakin että tilanne on monissa laitoksissa ollut kd on ollut aivan niin kuin edustaja räsänen tuossa aiemmin jo totesi useamman hallituskauden aikana ajamassa tätä hoitajamitoitusta ja siinä mielessä tietysti on hyvä asia että nyt saadaan joku velvoittava numero sinne lakiin ja ja todella erotetaan se välitön hoito ja avustavat toimenpiteet siinä mielessä olemme tietysti iloisia mutta todella tuo nolla pilkku viisi ei riitä tämän päivän tehostetuissa palveluasumisyksiköissä eikä ympärivuotisissa laitoksissa meillä tänä päivänä on kotihoidossakin niin huonokuntoista väkeä että heille jotka ovat siellä laitoksissa todella käsipareja tarvitaan enemmän ja siinä mielessä todella olisimme toivoneet että tuo mitoitus olisi tässä vaiheessa ollut paljon suurempi kuin nolla pilkku aivan niin kuin tässä edustaja laukkanen vieressäni sanoi että tämä ei ole paras mahdollinen mikä olisi voinut olla tällä hetkellä voimaan tulossa niitä rahoja on todella etsitty ja käytetty monenlaisiin tässä korona aikanakin niin siinä mielessä rahaa tähänkin olisi voitu satsata kuitenkin nyt nopeammin enemmän ja myös kun näitä tehtävänimikkeitä on yli kaksikymmentä sillä tavalla näitä käsipareja on mahdollista löytää sinne sinne enemmän kun me ajattelemme kaikkia niitä hoitajia jotka ovat viime vuosienkin aikana lähteneet laitoshoidosta pois samoin kotihoidosta pois sen takia että siellä on on ollut liian paljon työtä eivätkä he hyvällä omallatunnolla ole voineet selviytyä siitä työmäärästä niin he ovat lähteneet pois eli eli meillä on koulutettua kapasiteettia jota olisi voinut niin palkan kuin parempien työolosuhteittenkin kautta saada takaisin mutta todellakin tämä hoitajamitoitus riittävästi käsiä mutta riittävästi käsiä myös kotihoitoon ja omaishoitajien tilanteesta huolehtiminen se on se kokonaisuus mistä jatkossa täytyy paremmin huolehtia sitten tässä ovat tulleet esiin tämän rahoituksen ongelmat eli se mistä hallitus aikoo kaapia kasaan sitä rahaa niin se ei ole kyllä vakuuttavaa nostaisin tässä nuo kela korvaukset meillä on hyvin naisvaltainen hallitus ja ja esimerkiksi jos ajatellaan gynekologipalveluja syöpä lisääntyy iän myötä niin tänä päivänä jos aikoo päästä naistentautien lääkärintarkastukseen se on yksityispuolella ihmettelen että meidän naisvaltainen hallitus ei ole hoitanut tätä puolta paremmin ja toivoisin että tähän vielä puututaan tämän hallituskauden aikana
arvoisa puhemies sosiaalipolitiikan lainsäädännön peruslähtökohta on että kun luodaan lainsäädäntöä ja standardeja niin samalla tietysti pitää vakuuttautua siitä että ne ovat toteutettavissa suomen julkistaloudessa on nyt joka vuosi yhä pahempi voimavarapula se näkyy ihan ihan kaikkialla sen takia se keskustelu mitä nyt täällä on käyty ja tämä toimintatapa edustavat semmoista vähän ikävää piirrettä että koetetaan luoda lainsäädäntöä ilman että varmistaudutaan siitä että se on mahdollista toteuttaa ja sehän olisi tietysti valiokunnan tehtävä vakuuttautua tästä sekä rahan että henkilöstön osalta muistan hyvin helmikuulta uutisen jossa kerrottiin miten vaikka lähihoitajakoulutukseen hakee vuosi vuodelta vähemmän nuoria ihmisiä nämä trendit ovat sen suuntaisia että tämä ei ole toteutettavissa nämä pitäisi valiokunnan mietinnössä rehellisesti tuoda puhumattakaan sitten tästä yleisestä rahoitustilanteesta valtiovarainministeri vanhanen sanoi täällä eilen että vuosikymmenen aikana pitää sopeuttaa julkistaloutta viidellä miljardilla sekin arvio on todennäköisesti alakanttiin ja siksi ei riitä että mietintöön kirjoitetaan että valiokunta edellyttää että kotihoidon resurssit eivät kärsi

katkera muisto tästä keskustelusta ja se on myös romahduttanut minun käsitykseni monista hallituspuolueiden kansanedustajista että sitä että me toivomme valiokunnassa tällaista normaalia käsittelyä sitten jonkinlaiseksi jarruttamiseksi minä aion kyllä vastedeskin olla sitä mieltä että säätämisen yhteydessä on pidettävä huolta sen toteutumisen mahdollisuuksista kun täällä nyt näyttää hallituspuolueiden keskeisenä keinona olla haukkua minun puoluettani niin sanonpa että ehkä me sitten erotumme muista puolueista sillä että meidän mielestämme julkisen vallan ei pidä antaa lupauksia jotka eivät ole toteutettavissa jos jollakulla teistä kristillistä vakaumusta on ja sanon että raamatusta löytyy paljon viisautta kaikille muillekin raamatussakin sanotaan näin saarnaajan kirjassa on parempi olla lupaamatta kuin luvata ja jättää lupaus täyttämättä muistellaanpa tätä kokonaisuutta katsotte niin eihän tällainen puhe että sitten me hankimme lisää rahaa ja sitten me panemme lisää resursseja sinne ja tänne nyt vain ole realistista tämän julkisen talouden kokonaiskuvan kannalta ja ainakin vähin mitä te voisitte miettiä kun peltokangaskin kysyi täällä että kuka voi katsoa peiliin niin

arvoisa herra puhemies tänään on todella tärkeä ja merkittävä päivä ja tehdään hetken päästä historiallinen äänestys vanhustenhoidon parantamiseksi kuten edustaja guzenina hetki sitten omassa puheenvuorossaan sanoi niin olemme tämän asian kanssa auttamattomasti liian myöhään liikenteessä näitä päätöksiä olisi tullut tehdä jo paljon aikaisemmin vuosia jopa kymmenen vuotta sitten nyt kuitenkin ollaan ollaan päätöstä tekemässä ja siitä suuret kiitokset kuuluvat tietysti ministeri kiurulle ja hallitukselle että vihdoin päästään tätä asiaa edistämään nyt puhutaan siis vain osasta vanhustenhoitoa ja tehostetun palveluasumisen ja ympärivuorokautisen laitoshoidon henkilöstömitoituksesta muutos tapahtuu porrastetusti ja vastuullisesti niin että se on täysimääräisesti voimassa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme tämä on vastuullista ja ennakoivaa asteittain etenemistä kuten täällä on puhuttu niin hoitajien saatavuus on jo pitkään ollut ongelma miksi meillä on sellainen tilanne tässä maassa että hoitajat eivät pysy alalla miksi he lähtevät ulkomaille töihin vaihtavat alaa sieltä löytyvät ne juurisyyt mihin meidän on tartuttava ja mitä asioita meidän on ratkottava siellä on paljon erilaisia

kuitenkin meillä on monta erilaista osa aluetta joista meidän tulee pitää huolta on ihan kiistatta selvää että työtä riittää ei tämä helppo helppo harjoitus tule olemaan en lähde sellaista väittämään mutta jos ei sitä nyt aloiteta niin se työ jää kyllä tekemättä siispä nyt on käärittävä hihat ja lähdettävä oikeasti miettimään koko kokonaisuutta täällä on puhuttu arvovalinnoista muistan gerontologian professori marja jylhän joskus tv haastattelussa todenneen tähän asiaan liittyen että loppujen lopuksi tässä on kyse arvovalinnoista ja nyt tämä arvovalinta on tehty ja yleensä silloin kun arvovalinnoista puhutaan niin me laitamme myös rahaa sinne mihin me näemme että se tarpeen on voin vain tähän loppuun todeta että tämän päätöksen jälkeen meidän on hyvä jäädä kesätauolle ja samalla toivotan kaikille kollegoille oikein hyvää ja rentouttavaa

herra puhemies edustaja viljanen tässä hyvin totesikin nämä ydinsisällöt palaan hiukan siihen taustaan mistä edustaja guzenina puhui olin edelliskauden muissa hommissa ja silloin sitä edeltävän kauden lopussa näytti jotakuinkin varmalta kun kariutui tämäkin hanke samoin kuin sote uudistus että seuraavalla kaudella elikkä eduskuntakaudella viisitoista viiva yhdeksäntoista nämä isot pitkään valmistellut uudistukset toteutuisivat mutta niin ei käynyt ja nyt sitten täällä

sitä että lopulta hoitajamitoitus toteutuu ovat kärkkäimmin kritisoimassa kokoomus ja perussuomalaiset jotka olivat edellisvaalikaudella varsinkin alkuvaiheessa suuntaamassa hallituksen toimintaa ja josta tämäkin uudistus sen toteuttaminen jäi uupumaan näissä kunnan kunnan tehtäviin kuuluvissa peruspalveluissahan on erilaisia strategioita millä pystytään varmistamaan se että saadaan riittävä laatutaso ja palvelukyky kautta maan toteutumaan on näitä pisimmälle vietyjä velvoitteita subjektiivisia oikeuksia joista yksilöllä on valta saada varmuus että ja siinä sitten valtion pitää tukea kuntia että tällaiset subjektiiviset oikeudet toteutuvat no sitten on tässä välimaastossa olevia että kyllä kaikilla vanhuksilla on subjektiivinenkin oikeus siihen että saavat kunnon hoitoa mutta kun sitten nähdään että se tulkitaan kovin eri lailla itsehallinnollisissa kunnissa niin sitten tarvitaan tätä valtakunnan tason sääntelyä ja siitähän sitten tietysti pitkään kiisteltiin että tarvitaanko tämmöistä matemaattista hoitajamitoitusta vai mikä se tapa on jolla voidaan varmistaa laadun kattavuutta ja ja tasoa no sitten on selvästi nähty että tämä on se viimeinen ja ainoa keino jolla pystytään turvaamaan että kaikissa hoitoyksiköissä päästään riittävän riman yli se täytyy muistaa että merkittävä osa hoitolaitoksista on jo reilusti yli tämän tämän mitoituksen ja se on ikään kuin tehty ihan normaalien valtionosuuksien ja kuntien perustehtävien toteuttamisen piirissä nyt pitää kaikki saada sen riman yli ja tässä tämä hallituksen nyt esittämä malli ja siihen käyttöön saatava rahoitus riittävät turvaamaan sen ja on tärkeää että se lopulta on saatu läpi ja nyt toivoisi että yhdessä tuumin eduskunta voi varmistaa että se toteutuu tämän vaalikauden aikana ja ja myöskin nämä muut sektorit joista on puhuttu kotipalvelut ja niin edelleen samanaikaisesti saadaan tämmöiselle hyvälle pohjoismaiselle tasolle

arvoisa puhemies meillä on takana raskas istunto kun oikeisto opposition äänin estettiin oikeuslaitosta tutkimasta mahdollista tässä salissa tapahtunutta viharikosta viharikosta on historiallista että valtakunnansyyttäjän pyyntö evättiin mutta historiallista on myös hoitajamitoituksen säätäminen siksi tuntuukin aivan erityisen hienolta että voimme vielä tänään käsitellä tätä tärkeää aihetta jolla ikäihmisten palveluja laitetaan kuntoon ja ihmisoikeuksia edistetään eikä estetä vasemmisto on ajanut sitovaa hoitajamitoitusta lakiin jo ainakin kymmenen vuoden ajan ja vaikka itse olen täällä uusi niin sain kunnian olla sote valiokunnassa tätä mietintöä hyväksymässä oikeus hyvään hoivaan ja arvokkaaseen vanhuuteen on tärkeä ihmisoikeuskysymys suomessa jotta tämä voi toteutua me tarvitsemme laadukkaita ja saavutettavia palveluita hallituksen esitys säätää sitova nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon tarkoittaa ikäihmisille parempia palveluita se tarkoittaa aivan käytännössä esimerkiksi sitä että ammattilaisella on aikaa pysähtyä kuuntelemaan ja tukemaan sitä tarvitaan se tarkoittaa ennen kaikkea sitä että työntekijöillä on mahdollisuus tehdä työtään eettisesti kestävällä tavalla aivan kuten tässä valiokunnan mietinnössä minusta hienosti todetaan sitten tämä ongelma joka liittyy hoivabisnekseen aivan liian pitkään hoivajätit ovat voineet tehdä voittoa vanhustemme hyvinvoinnin kustannuksella henkilömäärästä tinkiminen on näkynyt suoraan hoivan laadussa se on näkynyt negatiivisesti ikäihmisten hyvinvoinnissa ja myös henkilökunnan jaksamisessa ja vihdoin tätä häikäilemättömyyttä voidaan nyt estää oleellista tässä on myös se että tätä henkilömitoitusta tulee valvoa tehokkaasti arvoisa puhemies minä olen todella tyytyväinen että marinin hallitus vihdoin toteuttaa tämän pitkään kaivatun uudistuksen tämä lakisääteinen korotettu henkilöstömitoitus on rakenteellinen ratkaisu siihen vanhustenhoivan kriisiin joka on viime vuosina järkyttänyt varmasti meistä jokaista tämä on tärkeä uudistus niin vanhuksille omaisille kuin myös työntekijöillekin tällä päätöksellä tämä istunto voi jäädä historiankirjoihin myös päivänä jolloin saimme aikaan hyvää hoitajamitoituksen korotus on odotettu ja oikeutettu askel työssämme paremman vanhuuden takaamiseksi kaikille ei harvoille

arvoisa puhemies tämä hoitajamitoitus tarkoittaa nyt lokakuussa voimaan astuessaan nolla pilkku viiden mitoitusta eli käytännössä ei mitään muutosta nykyiseen tilanteeseen eikä viisikymmentäviisikään vielä muuta käytännössä mitään vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi kun tulee nolla pilkku kuusikymmentä niin siihen pääsee yli kuusikymmentä prosenttia hoivayksiköistä vasta silloin aprillipäivänä kaksituhattakaksikymmentäkolme jolloin mitoitus nolla pilkku seitsemän astuu voimaan tällä lailla on käytännössä merkitystä nythän siellä lakiesityksessä myös ammattinimikkeiden kirjo lisääntyy ja kouluttamattomia voi olla enemmän työvuorossa kuin aikaisemmin joten osaamistason seuranta ja erityisesti lääkehoidon toteutuminen riittävällä ammattitaidolla ja laatu tulevat olemaan tärkeässä roolissa kun tämä hoitajamitoitus sitten tulee tulee voimaan niin siinä on tietenkin riski siihen että kynnys ympärivuorokautiseen hoivaan nousee ja yhä vähemmän vanhuksia tulee pääsemään ympärivuorokautisen hoivan piiriin ja ja kun me tiedämme että kotihoidossa tälläkin hetkellä on erittäin monisairaita ja raihnaisia vanhuksia niin niin se ei sitä kautta ainakaan paranna kotihoidon tilannetta olenkin tänään jättänyt lakialoitteen siitä että se odotusaika siinä kun tehdään päätös että tarvitsee sosiaalipalveluja joihin myöskin

tällä hetkellä kolme kuukautta lyhennettäisiin yhdeksi kuukaudeksi jolloin voisi tulla luottamusta siihen että kun se tilanne siellä kotona oikeasti huononee siihen tilanteeseen ettei siellä enää pärjää niin se hoivapaikka sitten järjestyy asianmukaisesti eikä siellä joudu odottamaan pitkiä aikoja niin kuin tällä hetkellä valitettavasti

siitä olen myös jättänyt toimenpidealoitteen haluan vielä tässä kohtaa korostaa sitä että hyvä lainvalmistelu on sitä että kuullaan riittävästi asiantuntijoita ja varmistetaan riittävä rahoitus ja edellytykset lain lain toteutumiselle myöskin käytännössä ja siltä osin tämä valmistelu tämän lain osalta ei ole ollut
arvoisa puhemies näin aluksi kannatan edustaja juvosen erittäin hyviä ja tarpeellisia lausumia hoitajamitoitus on toteutumassa vihdoin se on erittäin hyvä asia kaikki puhuvat siitä että hoitajien työ on arvokasta tärkeää sen pitäisi myös näkyä palkkauksessa näin ei vieläkään ole vaikka eduskunta ei suoranaisesti palkkoihin voi vaikuttaa voimme kuitenkin vaikuttaa siihen rahoitukseen jolla saadaan riittävästi hoitajia nopealla aikavälillä ja kun hoitajia on riittävästi vaikuttaa hoitajien työssäjaksamiseen paremmin ja sitä kautta myös hoidettavien hyvään hoitoon kotihoidon ja omaishoidon tilanne on edelleen heikko ilman omaishoitajia maamme vanhusten ja vammaishoito olisi kaaoksessa vain murto osa omaishoitajista saa työstään pientä korvausta perussuomalaiset ovat usein nostaneet esille näitä omaishoitajien kohdalla olevia vaikeuksia verottomuutta vapaapäivien vapaapäivien toimivuutta palkkioiden pienuutta muun muassa

luvun lopulla olin myös hoitotyössä tai silloin aloittelin hoitotyön koskelan sairaskodissa tein kolmivuorotyötä ja minun täytyy sanoa että silloinkin oli hoitajista pula ja asiat eivät ole kovin paljon kehittyneet tähän päivään mennessä vaikka meillä on hyvinvointi lisääntynyt tilanne ei oleellisesti parantunut ja jos ajatellaan tätä meidän rakasta suomea ja meidän ikäihmisiämme hehän ovat jälleenrakentaneet kantaneet kortensa kekoon tehneet raskasta työtä nyt he ovat iäkkäitä niin mikä on sen tärkeämpää kuin hoitaa heitä täysipainoisesti ja kunnolla eli voin alleviivata kyllä sen mitä edustaja peltokangas täällä omassa puheenvuorossaan esitti tämän kaiken jälkeen mitä puhuin toivotan kuitenkin kaikille hyvää

arvoisa puhemies hyvän kesän toivotusten lisäksi täällä on vähän erikoinen sävy tässä keskustelussa me kaikki tunnistamme että olemme tekemässä historiallista päätöstä pitkään tavoiteltu hanke ollaan toteuttamassa silti me kuulemme oppositiosta huomautuksia lausahduksia että mitään ei tehdä historiallista päätöstä mutta kuuleman mukaan mitään ei tehdä tässä pidetään kiinni myöskin vaalilupauksista ennen kaikkea hallitusohjelman sitoumuksista mutta me kuulemme oppositiosta kaikki on petetty arvoisa puhemies kun te kuuntelette tällaisia puheenvuoroja niin tuleeko teille mielikuva siitä että pettääköhän mahdollisesti puhuja ohjaako oppositio harhaan kansalaisia kuulijoita ja äänestäjiä tämän tyyppisellä kritiikillä osa oppositiosta kun me teemme historiallista päätöstä toteaa että pitäisi tehdä vielä enemmän tämä ei nyt riitäkään pitäisi vielä enemmän tehdä siitä huolimatta että me kaikki tunnistamme sen että on merkittävä seikka että tämä hoitajamitoitus tulee määrällisesti nyt lakiin toiseksi tässä tehdään se olennainen seikka että me eriytämme hoivatyön muista tukitoimista mitä hoivakodeissa on ja onhan hallitus ohjelmassaan ja tavoitteessaan saatesanoissaan tähän lakiesitykseen lähtenyt myöskin liikkeelle siitä että kotihoitoon on panostettava aivan oikein siihen on panostettava ja omaishoitoon on myöskin saatava voimavaroja ei se muutu miksikään siitä että me tiedämme että meillä on muutakin tehtävää tässä yhteiskunnassa myöskin vanhusten hoivan osalta nyt tehdään historiallista päätöstä edustaja vartiainen totesi että täällä on hallituspuolueiden edustajilla taipumus haukkua kokoomusta minulla on se tunne kun olen kuunnellut edustaja guzeninan viljasen ja koskisen puheenvuorot tässä viimeiseksi täällä kukaan ole haukkunut kokoomusta me olemme vain todenneet faktat näin asia on ollut tässä oli tarkka historiallinen kuvaus useissa puheenvuoroissa siitä miten tätä hoitajamitoitusta on tässä eduskunnassa käsitelty kai me voimme sanoa faktat paikalleen jos se teistä tuntuu haukulta niin sen verran tuntuu olevan pistoa sydämessä että on epäonnistuttu tässä argumentoinnissa

esimerkiksi että eläkeuudistus täytyisi viedä sillä tavalla maaliin eikä toteutettaisi näitä asioita onhan meillä elämä täynnä asioita joilla me voimme kiertää kuvioita iloitaan siitä että tehdään historiallinen päätös tämä on arvokas

arvoisa puhemies tämä menee nyt vastauskierrokselle minunkin osaltani hyvin lyhyesti haluan todeta että olen tarkkaan kuunnellut tässä opposition puheenvuoroja perussuomalaiset haluaisivat toteuttaa tämän uudistuksen nopeammin no en sitä ryhdy kommentoimaan se on hyvä tavoite mutta minusta myös tämä kolmenkymmenen kuukauden vaiheistus on hyvä kokoomuksen taholta olen kuullut kahta eri kantaa ihan suora sitaatti edustaja vartiaisen puheenvuorosta tämä ei ole toteutettavissa siis se mitä nyt tässä esitetään toisaalta sitten edustaja laihon puheenvuorossa hyvä mutta tästä puuttuvat kotihoito omaishoito saattohoito ja ne olisi pitänyt toteuttaa samalla tässä on jotain pientä ristiriitaa näiden näkemysten välillä

lapsensa minun lapsenlapseni täyttää kymmenen vuotta ja silloin tulee voimaan täysimääräisenä myös tämä vanhustenhuollon mitoitus nämä mainitsemani henkilöt eivät silloin tätä lakia tulee tarvitsemaan mutta mainitsin tämän vain siksi että minusta on pikkuisen ilkeätä tehdä päivämäärästä ensimmäinen neljättä nyt aprillipäivä sehän on aprillipäivä mutta se sattuu myös olemaan kahden minun tärkeän läheiseni syntymäpäivä ja minä suhtaudun hyvin vakavasti siihen päivään noin yleisesti ottaen eli ei näin vakavalla asialla kuin vanhustenhuollolla pitäisi nyt leikkiä sillä tavalla että se on jotenkin huonoa että se lopullinen voimaantulo tulee aprillipäivänä mennäkseni vakavampiin asioihin minä suhtaudun ehkä kaikkein nöyrimmin tässä siihen kritiikkiin jota edustaja vartiainen esittää koska tiedän että hän suhtautuu talousasioihin vakavasti minä jo siinä ykköskäsittelyssä vastasin että kyllä minä näen tämän asian edustaja vartiainen niin että meidän koko kunnallinen sosiaali ja terveydenhuoltomme on yhdeksäntoista pilkku kuusi miljardia euroa meillä on siitä vanhustenhuoltoa neljä miljardia erikoissairaanhoitoa kahdeksan miljardia ja kunnallista perusterveydenhuoltoa neljä miljardia meidän sairausvakuutuskorvaukset ovat yhteensä kaksi miljardia minä ihan oikeasti näen että tarvitsemme tähän nyt sen yhden lisäprosentin yhdeksänkymmentäviisi miljoonaa me tarvitsemme tähän lisää rahaa sen lisäksi mikä on jo rahoitettua eli seitsemäntoista miljoonaa ensi vuodelle kuusikymmentäyksi pilkku viisi miljoonaa vuodelle kaksikymmentäkaksi ja sitten seitsemäntoista miljoonaa siihen alkuvuoteen kaksikymmentäkolme ensimmäinen neljättä alkaenhan se tulee maksamaan sataseitsemänkymmentäkahdeksan miljoonaa eli se koko vuoden kaksikymmentäkolme hintalappu on satayhdeksänkymmentäviisi kaikki muu tämä on jo kehyksissä mutta kun tämä aikataulu nyt muuttui tämän vaiheistuksen myötä joka oli hyvä ja nyt se rahoitus pitää osoittaa jokaiselle kohdalle me tarvitsemme tähän lisää sata miljoonaa olen aivan vakuuttunut siitä että me pystymme sosiaaliturvan kokonaisuuden puitteissa tämänkin järjestelmään kaikkein parasta olisi tietysti jos saisimme sen kehyksen ulkopuolelta
arvoisa puhemies tänään on todella hieno päivä niin kuin tässä monissa puheenvuoroissa on käynyt ilmi ja uskon että me kaikki täällä salissa olemme samaa mieltä siitä että on hienoa että nyt kymmenen vuoden jälkeen vihdoinkin saadaan sitova hoitajamitoitus lakiin uskon että kaikki ollaan siitä samaa mieltä vaikka tietyistä detaljeista

ensimmäinen neljättä kaksikymmentäkolme niin kuin kokoomus sanoo laki astuu voimaan ensimmäinen kymmenettä tämän vuoden puolella mitoitukseen lasketaan silloin vain se hoitohenkilökunta joka tekee sitä välitöntä asiakastyötä elikkä juuri mikä meillä on ollut tällä hetkellä ja mistä syystä meillä on ollut mitoitusongelmia ja mistä on muun muassa tullut julkisuuteen esille todella suuria ylilyöntejä siinä että mitoitukseen on laskettu myös tukipalvelutyötä tekevät päästään heti ensimmäinen kymmenettä ja se on todella iso ja hieno asia se nostaa välittömästi mitoitusta juuri niissä hoivayksiköissä joissa on ollut suurimpia ongelmia viime vuosina siihen päästään vastaamaan nyt heti toinen asia mikä on mielestäni hyvää politiikkaa on se että annetaan siirtymäaika koska niin kuin tässäkin salissa koko aika kuuluu sitä että mistä te saatte ne hoitajat mistä te saatte ne hoitajat niin se on ihan totta että se ei ole yksinkertaista sen takia on hyvä että annetaan työnantajille siirtymäaikaa rekrytoida ne hoitajat ja annetaan myös siirtymäaikaa sille että keritään kouluttamaan tätä hoitohenkilökuntaa lisää siinä mielessä perustuslakivaliokunnan esitys porrastamisesta porrastamisesta oli hyvä ja kannatan sitä mutta kaikin puolin tänään on todella hienoa päivä herra puhemies olen todella ylpeä siitä että tämä hallitus saa vihdoinkin tämän sitovan hoitajamitoituksen lakiin

arvoisa puhemies tällainen kuuluisa kreikkalainen filosofi diogenes asui tynnyrissä ja ja hän halusi aina olla se paras debatissa paras argumentoija ja hänellä oli tämmöinen tapa näin kerrotaan että jos hän oli häviämässä debatin niin hän esimerkiksi saattoi keksiä jonkun tempun vaikkapa alkaa syödä kukkakimppua joten yleisö rupesi kiinnittämään huomiota siihen että herranjestas hänhän syö kukkakimppua ja unohdettiin täysin mistä siinä debatissa oli kysymys nyt tässä keskustelussa huomaan että joidenkin oppositioedustajien ja ja hallituspuolueen edustajien välille on syntynyt tämmöinen erikoinen tilanne että tartutaan lillukanvarsiin vähän niin kuin syödään kukkakimppua jotta ei sitten huomioitaisi sitä suurempaa kuvaa mitä tässä on tapahtumassa

niin sehän on vain yksi osa tätä hallitusohjelmaankin kirjattua vanhuspalveluiden kokonaisuudistusta eli vielä lisää on tulossa ei pidä katsoa tätä ainoastaan nyt ikään kuin kokonaisratkaisuna vaan tämä on yksi osa ja se että tässä nimenomaisessa osassa etenemme vaiheittain on hyvä asia mutta sieltä on tulossa myös lisää täällä on kannettu huolta kotihoidosta omaishoidon palveluiden riittävyydestä ja omaishoitajien tuen riittävyydestä tämä kaikki on hallitusohjelmaan kirjattuna ja näiden kanssa edetään me olemme nyt vasta reilun vuoden päivät tätä hallituskautta olleet istumassa ja sen vuoksi pyydän myöskin oppositiolta malttia oppositiossa on puolueita kuten kokoomus joka on ollut vallassa hyvinkin pitkään ja nyt yksi huoleni arvoisa puhemies on se että eihän nyt käy niin että jos kokoomus pääsisi valtaan seuraavalla hallituskaudella niin he olisivat valmiita romuttamaan nämä uudistukset tiedän että perussuomalaiset eivät näin tekisi teille tämä on sydämenasia mutta kokoomuksen kyyniset tämä dionysos dionysos hänhän oli kyynikko myöskin diogenes korjaan hänhän oli kyynikko myöskin ja ja toivon kovasti että tämä kokoomuksen kyynisyys ei tarkoita sitä että te ette usko tähän kokonaisuuteen ja sitten omalla hallituskaudellanne olisitte valmiit tämän romuttamaan näin en halua uskoa mutta kaikkihan on mahdollista viime kaudellahan näin kävi että henkilöstömitoitusta haluttiin laskea siitä nolla pilkku viidestä peräti nolla pilkku neljään

arvoisa herra puhemies ja tähän vastaan heti että oli hienoa että siellä siinä vaiheessa olivat perussuomalaiset jotka estivät sen että sitä olisi laskettu nolla pilkku viidestä nolla pilkku neljään koska se olisi ollut täysin päätöntä menoa sen eteen kyllä tehtiin lujasti töitä se pieni porukka joka näki että missään nimessä heikennyksiin ei ole mahdollisuuksia mutta arvoisa puhemies viime keväänä vaikutti kyllä siltä että tästä itse asiasta tästä henkilöstömitoituksesta vietiin se itse asia hyvinkin kauas ja haluttiin unohtaa se se kesti kohtuuttoman pitkään mielestämme ylitettiin kesä meni syksyyn ja odotettiin missä vaiheessa lakiesitys tuodaan meille heräsi kyllä jo se tunne että onko tulossa mitään henkilöstömitoituslakiesitystä ja toki täytyy sanoa kolmannen kauden edustajana että tämä henkilöstömitoitus vanhuslaki saattohoitolaki potilasturvallisuuden parantaminen omaishoitoon liittyvät parannukset ovat olleet juuri niitä asioita joita olen tullut ajamaan tänne ja siinä mielessä totta kai tämä on kannatettava ja hyvä asia mutta tässä saatetaan lakiin nyt suositus jota laskettiin vuonna kaksituhattakahdeksan se suositus oli peräti nolla pilkku kahdeksaan ylimmillään sitten se laskettiin nolla pilkku viiteen ja nyt sillä nolla pilkku viidellä mennään mutta jos joku täällä kuvittelee että sillä nolla pilkku viidellä viedään vanhuksia ulos

niin täytyy mennä sinne sitten katsomaan mutta vielä arvoisa puhemies kun täällä puhutaan niin kovasti nyt siitä välittömän ja välillisen työn erottamisesta niin haluan muistuttaa teitä siitä että se voi mennä myös niin että sen välillisen työn tekijä tekee aamupäivän välillistä työtä hän on hoiva avustaja ja hän aamupäivän vaikka siivoaa siellä ja pyykkää pesee pyykkiä luuttuaa lattioita ja kun iltavuoro koittaa kello kahdentoista jälkeen hän siirtyy siihen välittömään työhön eli sama henkilö voi tehdä saman työvuoron aikana välillistä ja välitöntä työtä ja kun täällä puhutaan koko ajan hoitajista niin älkää käyttäkö sanaa hoitaja tai hoitajamitoitus henkilöstä jolla ei ole hoitajan koulutusta te sotkette asioita ei tarvitse kovin vanha vanha viisas olla kun näkee jo tulevaisuuteen että tästä tulee olemaan paljon vielä keskustelua hoitajaliittojen kanssa tehyn ja superin kun he pääsevät todella kiinni siihen mitä hoivakentällä tapahtuu pidetään huoli pienimmillä palkoilla toimivista henkilöistä kuten

se henkilöstö ei ole heitä silloinhan tämä karkaa todella kauas siitä perimmäisestä ajatuksesta siellä täytyy olla lähihoitajia täytyy olla sairaanhoitajia ja hoiva avustajia ilomielin otan heidät vastaan

puhemies tämä kevät on ollut hyvin rankka ja varsinkin nämä viime päivät erityisen raskaita mutta tämä päivä on monella tapaa hyvä eikä vähiten joidenkin äänestysten vuoksi mitä olemme tänään jo tehneet vaan tämän hoitajamitoitusesityksen vuoksi myös onhan tämä historiallinen päivä että nyt siellä on joku luku mikä on velvoittava ei vain suositus mutta haluaisin tässä nostaa esille sen että se kuitenkin on joka yksikössä se minimiluku siellä täytyisi joka päivä ja joka viikko päästä siihen hoitaja ja henkilöstömäärään mitä se potilas ikäihmisjoukko tarvitsee se on nimenomaan se tärkein ja keskeisin asia että joka yksikössä käsiä tulee olla se määrä kuin se joukko hoidettavia todellisuudessa tarvitsee tässä on tietysti sekä aluehallintoviranomaisilla että valvovilla viranomaisilla rooli ja toisaalta kun meistäkin moni on kunnallispuolella päättäjinä niin myös siellä voi vaikuttaa siihen että meidän ikäihmiset todella saavat ansaitsemansa laadukkaan arvokkaan hoidon mutta haluan tässä nostaa myös edustaja laihon aiemmin esittämät erittäin hyvät lausumat joita lämpimästi kannatan ja toivon että niitä viedään eteenpäin sitten minkä takia halusin pyytää vielä puheenvuoron niin toivoisin että hallitus miettisi jatkossa myös sitä asiaa että mitenkä hoitopuolen ja hoitajien koulutuksen arvostusta ja tämän ammatin arvostusta saadaan nostettua itsekin olen aikanaan monenlaisissa yksiköissä toiminut hoitajana ja sen jälkeen sitten valmistuttuani omaan ammattiini tehnyt tiimityötä hoitajien kanssa monenlaisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja me jotka laitoksissa sairaaloissa ja eri yksiköissä teemme työtä tiedämme että se on tiimityötä se on mitä suurimmassa määrin tiimityötä ja hoitajat ja myös avustava henkilökunta tekevät erittäin tärkeää työtä jokainen on tarpeen siinä kokonaisuudessa ja aiemmin hoitotyö oli hyvin arvostettua niin minkä takia tilanne on nyt toisin toivon että hallitus puuttuisi tähänkin yksi asia on tietysti ne työolosuhteet jotka ovat käyneet aivan liian rankoiksi on aivan liian paljon vastuuta aivan liian vähän aikaa ja myös se palkkaus se riippuu osaltaan siltä paljonko tästä talosta lähtee lähtee niitä resursseja ja myös euroja liikkeelle mutta mutta myös tähän palkkausasiaan pitäisi saada parannusta meiltä lähtee ammattitaitoisia hoitajia naapurimaihin ja jäävät sinne ja myös tänä korona aikana se koronalisä on on jäänyt uupumaan toivoisin että hallitus miettisi millä tavalla niin koulutus kuin työolosuhteet hoitoalalla tulisivat sellaisiksi että sinne pyrkisi enemmän väkeä ja myös valtakunnassa tämän ammattialan arvostus nousisi näillä sanoilla myös itse toivotan kaikille oikein hyvää

kiitoksia täällä on vielä kuusi puheenvuoroa katsotaan miten iltapäivä

arvoisa puhemies monet ovat täällä ihastelleet että tämä on se suuri päivä mutta se suurin päivä on sitten jos tämä todella joskus oikeasti toteutuu täällä on sanottu että se on detalji ja lillukanvarsi taisi edustaja guzenina sanoa ja puhuikohan edustaja berg jostain opposition esille ottamista detaljeista no eräänlainen hyvin tärkeä detalji se on että tämä on toteutettavissa onko se toteutettavissa ja myös se jos se sattuisi olemaan ja mehän sitten vuonna kaksikymmentäkolme ja siitä eteenpäin että millä hinnalla se on toteutettavissa mistä kaikkialta se on sitten pois vai onko se jotain rajua velkaantumista siitähän tässä on kysymys ja se ei ole todellakaan mikään pieni detalji resurssit ovat aina niukkoja kun me valiokunnassakin tätä oli vaikea vakavalla naamalla kuunnella näitä ajatuksia näistä rahoituslähteistä ne kuulemma tulevat jostain digitalisaatiosta tai sitten muusta täsmentämättömästä minulle jopa kerrottiin että tämä ei ole pois mistään koska on jotain tällaisia uusia digitalisaatiolähteitä joista rahaa tulee mutta ihan nämä tietyt taloudenpidon alkeet sanovat että kaikki on pois jostakin eihän me tiedetä sitä mistä se vielä on mutta se voi olla jostain muusta kuntien toiminnasta lastensuojelusta tai sitten se vain näkyy entistäkin rajumpana velkaantumisena minä yritän vain saada teitä näkemään tätä kokonaiskuvaa suomen julkistalouden tila huoltosuhteen muutoksen vuoksi viimeiset kolmetoista vuotta tai yksitoista vuotta oikeastaan koko ajan heikentynyt ja te täällä puhutte vain siitä miten tämä on nyt hoidettu kuntoon ja tulee sitten jostain lisää resursseja mutta ei suomen poliittinen järjestelmä oikeasti toimi näin ja siksi se

arvoisa herra puhemies kun tämä on kevätkauden viimeinen istunto niin haluan toivottaa teille kaikille hyvää kesää entisen edustajan tommy tabermannin sanoja mukaillen on hyvä katsoa jälkeenpäin tätä kirveltävää koronakevättä haavet kirvellen kohta istun eduskunnan saunassa yksin ja katselen nyt ymmärrän paremmin kivuliasta kulkuamme vasta kesätauon tultua erottuvat päätökset emme me koskaan koronaa toivoneet lakiesityksiä me toivoimme ja äänestysliput tuulessa liehumaan kirvelkää silmäkulmat ei löydy minusta silti kannattajaa hallitusohjelmalle arvoisa puhemies aurinkoista kesää teille ja suomen kansalle nauttikaa lämmöstä ja toisistanne ennen muuta muistakaa levätä ja ladata akut koska työtä riittää näinä haasteellisina aikoina kiitos

arvoisa puhemies ihan muistelen kun tuossa hetki sitten kuuntelin puheenvuoroa edustaja peltokankaalta joka nyt on poistunut se oli hyvin tunteikas puheenvuoro ja siinä tuli vähän sellainen syyllinen olo itsellekin että onko tässä tullut tehtyä tehtyä aikanaan tarpeeksi henkilökohtaisella tasolla meidän vanhuksien eteen siitä jäin sitten pohtimaan tätä asiaa ja sitä mitä kaikkea todella vanhustenhuoltoon siitä on nyt puhuttu mutta mitä mitä meidän vanhuksille oikeasti kuuluu tässä maassa tiedetään että meillä on todella paljon ikäihmisiä vanhuksia jotka kokevat yksinäisyyttä ja ja on on vanhuksia joita omaiset eivät edes käy katsomassa tässä on minun mielestäni semmoinen asia missä varmasti jokainen jokainen suomalainen voisi ihan ihan miettiä voisiko tehdä itse jotain asian eteen kerron teille esimerkin ennen eduskuntaan tuloa olin työssä päihdekuntoutuslaitoksen johtajana meillä on siellä semmoinen yksikkö jossa on pääsääntöisesti nuoria sekakäyttäjiä asiakkaina rikollisen taustan omaavia ja hyvin karua elämää viettäneitä kavereita

jo noin kymmenen vuoden ajan nämä kahdeksan kaveria ovat käyneet joka kolmas viikko tiistaipäivisin porissa ruskalinna nimisessä palvelutalossa ulkoiluttamassa vanhuksia lukemassa vanhuksille leipomassa heidän kanssaan pelaamassa bingoa ja tekemässä semmoisia asioita mihin valitettavasti sillä henkilökunnalla ei välttämättä ole ollut mahdollisuuksia en halua tällä mitenkään nyt mainostaa että itse olisin jollain lailla autuaampi kuin muut tämän asian suhteen mutta me voimme tehdä asioita me voimme monessa kohtaa miettiä miten me itse

arvoisa puhemies on tosiaan hyvä että hoivakodeissa todennäköisesti tilanne paranee tämän

nolla pilkku seitsemän tason astuessa astuessa voimaan ensimmäinen neljättä kaksituhattakaksikymmentäkolme mutta on tärkeätä että vanhuspalvelulaki arvioidaan kokonaisuudessaan uudestaan ja se tuotaisiin eduskuntaan vielä tällä hallituskaudella täällä nostettiin esiin että se ollaan tuomassa mutta itselleni ei ainakaan ole ihan varmaa että ollaanko se tuomassa vai ei koska olen kysynyt tätä tällä viikolla ministeri kiurulta ja se vastaus oli hyvin epäselvä kysyin myös eilen ministeriöstä ja sieltäkään en en saanut tähän asiaan vastausta eli olisi todella hyvä että nyt saataisiin varmistus siihen että ollaanko se vanhuspalvelu tuomassa eduskuntaan vai ei ja yksi meidän lausumista koskee nimenomaan vanhuspalvelulakia että se tuotaisiin tällä hallituskaudella että jos nyt on selkeä näkemys siitä että se ollaan tuomassa niin

myöskin riittää rahaa ja sille riittää hoitajia ja nämä meidän lausumat nimenomaan sitä pyrkivät turvaamaan sinänsä nämä eivät ole mitään ekstraa vaan kaikki nämä meidän lausumat nimenomaan turvaavat tämän lain toimeenpanoa

sitten edustaja viljanen otti täällä esille että omaiset eivät käy katsomassa ja se on todella hankalaa etteivät käy tai tosi vähän vähän voivat osan luona käydä omaiset se olisi olisi tietenkin toivottavaa että omaiset vierailisivat läheistensä luona enemmän ja sen takia nyt ihmetyttää minkä takia pitää edelleenkin olla vierailukielto hoivakoteihin että jotka siellä käyvät läheistensä luona ja haluavat käydä vierailuja rajoitetaan ja varsinkin kun nyt on tämmöiset hellesäätkin niin on se nyt kohtuutonta joutua siihen että ainoastaan ulkotiloissa ja jos siellä jos siellä hoivakodissa esimerkiksi ei ole sisällä sellaista tilaa missä voisi tavata niin voidaan sitten kieltää tapaaminen kun tässä on nyt hyvin kirjava käytäntö eri puolilla suomea ja se on aina paikallisen johdon päätettävissä niin toivoisin ja olen tästä esittänyt toiveen myöskin ministeriön suuntaan ja kiurun suuntaan että eikö ministeriö voisi nyt tätä ohjeistaa selkeästi ja ja antaa omaisten tavata läheisiään hoivakodeissa he elävät siellä kuitenkin viimeisiä vuosiaan ja läheisyys ja omaisten tapaaminen on

arvoisa puhemies minä luotan siihen että te toivotatte meidän kaikkien puolesta meille hyvää kesää ja mikä onkaan toivottaessa kun ulkona on upea sää ja meillä on nämä historialliset päätökset tässä edessä minä vähän debattipuheenvuoronomaisesti myöskin kommentoin edelleen tätä samaa teemaa eli sitä tapaa millä oppositio tahtoo väen väkisin johtaa harhaan edustaja juvonen täällä käytti puheenvuoron että nolla pilkku viidellä nyt mennään eikä se riitä näin hän sanoi ensinnäkin me kaikki tiedämme sen myöskin me lainsäätäjät säädämme tätä lakia tässä että se nolla pilkku viisi ei riitä ja me myöskin tiedämme sen että tällä ei mennä tämä on vasta ensimmäinen askel tämä on prosessi jossa nimenomaan on lähdetty siitä liikenteeseen että tämä pystytään realistisesti toteuttamaan meillä on ongelmia ollut me tiedämme että hoitajamäärät eivät tällä hetkellä riitä kattamaan meidän täytyy rakentaa aikataulu että me todella aidosti voimme toteuttaa tämän hankkeen edustaja vartiainen totesi että tämä ei ole suuri päivä sen vuoksi että tämä täytyy ensin saada aikaiseksi se on suuri päivä kun asia oikeasti toteutetaan edustaja vartiainen onko teillä väärä käsitys tästä foorumista missä me olemme tällä hetkellä tämä foorumi on muuten suomessa suvereeni vallankäyttäjä lainsäätäjä ja kun me täällä säädämme jonkun lain niin sillä on taipumus realisoitua suomalaisessa yhteiskunnassa todellisuudeksi eli kai meidän täytyy siitä lähteä liikenteeseen että kun eduskunta säätää lain niin se on se suuri päivä kun päätös on tehty siitä että tämä hoitajamitoitus nyt sitten hoidetaan tältä osin vanhusten vanhusten elinolosuhteita parannetaan eli toivoisin nyt ihan ilman muuta kyllä kritisoikaa hallitusta kritisoikaa niin paljon kuin pystytte meitä kansanedustajia jotka edustamme hallituspuolueita mutta yritetään ainakin löytää ne argumentit sellaisesta kulmasta että emme tarkoituksellisesti

arvoisa puhemies muistan vaalien aikaan keskusteluja lääkäreiden ja hoitajien kanssa siitä erään lääkärin lauran keskustelu jäi mieleen hän sanoi että hän tekee noin suunnilleen kolmekymmentä prosenttia muuta työtä kuin mitä se lääkärin työ on ja ja se on hallinnollista työtä sihteerin työtä erilaista tällaista työtä koska käsiä ei ollut tarpeeksi hänen ympärillään johtavan lääkärin asemassa se on ollut valtavaa haaskausta että tällainen ammattilainen on joutunut tekemään jotakin muuta eikä sitä leikkaustyötä sillä hän oli kirurgi samaa kuulin myöskin että hoitajat todella tekevät kaikkea muuta työtä muun muassa siivoavat

sellaista työtä minkä joku muu voisi hoitaa jolloin tämä koulutettu hoitaja voisi sitten siirtyä niihin oikeisiin hommiin koen että tämänpäiväinen päätös on on apukäsien lisäämisen näkökulmasta varmistamassa tälle lauralle ja näille hoitajille ihmisiä jotta nämä hoitajat ja lääkärit voisivat tehdä sitä työtä jossa he ovat parhaita koen että tällä on myöskin heidän ammattietiikkansakin näkökulmasta valtavaa hyötyä koska tätä työtä sydämellään kaikki nämä hoitotyöammatit ovat kutsumusammatteja ja uskon että kun he näkevät ympärillään erityisesti ikäihmisten kärsivän siitä ettei ole riittävästi ihmisiä jotka syöttävät heitä aamuisin tai huolehtivat heistä niin he todella kärsivät ja väsyvät ja saattavat ottaa sairaslomaa tämänkin vuoksi siksi koen että tämä ensimmäinen askel joka on tänään todella merkittävä tulee lisäämään sitä varmuutta ja hyvinvointia hoitohenkilökunnan keskuudessa ja tämä on hyvä merkki eteenpäin valtavat kiitokset hallitukselle siitä ja olen ylpeä että olen tämän kauden kansanedustaja kun tämä todella inhimillinen laki saatu läpi en nyt uskalla toivottaa hyvää kesää mutta ehkä puhemies voi sitä toivottaa meidän kaikkien puolesta

arvoisa puhemies en halua pitkittää äänestysjoukkueet ovat jo tänne saliin miltei täysmääräisesti saapuneet mutta haluan vielä kiittää puhemiehistöä siitä että huolimatta tästä vaikeasta koronatilanteesta eduskunta on saanut käsitellä tätä asiaa se tuotiin tänne saliin lähetekeskusteluun se käsiteltiin valiokunnissa ja nyt käymme tätä viimeistä keskustelua ja pian pääsemme äänestämään minua jännittää kovasti arvoisa puhemies minkälaiset luvut tuonne äänestystaululle tulevat onko tämä yksimielinen vai tuleeko tässä vielä vastustusta viime metreillä

arvoisa puhemies olen myöskin erityisen iloinen että pääsemme päättämään tämän kevätkauden tämän historiallisen hallituksen esityksen ja sen äänestyksen myötä koen että tämä hoitajamitoitusesitys on sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kannalta aivan erityisen tärkeä mieleeni ovat tänään palautuneet ne keskustelut joita kävin eduskuntavaalien alla eri sukupolvien edustajien kanssa niin nuorten kuin iäkkäämpien kanssa ja kyllä omalla kohdallani totesin silloin vaalien alla että tämä vanhustenhoidon epäkohtien korjaaminen ja hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin jakaa kyllä niin nuorempien kuin vanhempienkin ihmisten kohdalla äänet ja se yhdistää suomalaisten enemmistö haluaa että me korjaamme vanhustenhoidon epäkohdat ja tämä lakiesitys on nyt yksi askel siihen suuntaan arvoisa puhemies olen kyllä myöskin erityisen iloinen että pääsen tänään tämän äänestyksen jälkeen kertomaan omille isovanhemmilleni että olen tehnyt oman pienen osani vanhustenhoidon epäkohtien korjaamisessa ja olen varma että he ovat siitä erityisen iloisia haluan kiittää kaikkia niitä edustajia jotka ovat aikaisempina vaalikausina

tehneet töitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja ja nyt otamme ison ja merkittävän askeleen eteenpäin

arvoisa puhemies minun on nyt välttämätöntä puuttua edustaja vartiaisen profetiaalisiin puheisiin taloudellisesta tilasta hän antaa usein ymmärtää tässä salissa että ikään kuin hän yksinään tietäisi sen ainoan talouspoliittisen viisauden mutta näinhän ei suinkaan ole minua häiritsee suunnattomasti tämä talouden vaihtoehdottomuuden mantra ikään kuin mitään muuta talouspoliittista näkemystä ei tässä maailmassa olisi kuin edustaja vartiaisen edustama tai jos on se on täysin illusorinen ja irti tästä maailmasta juuri tällainen näkemys tekee lopulta poliittisestakin keskustelusta kovin hedelmätöntä ja kapeaa arvoisa puhemies me olemme tänäänkin lopulta todella ison arvovalinnan edessä me päätämme tänään ansaitsevatko vanhukset ihmisarvoisen hoivan ja kohtelun me päätämme tänään ansaitsevatko vanhushuollon työntekijät aikaa keskittyä työhönsä minä en en ajattele politiikassa niin että talous asettaa reunaehdot sille voidaanko ihmisarvoista kohtelua taata minulle talous on väline ei päämäärä itsessään

erittäin lyhyt puheenvuorossani ja totean vain sen että kun edustaja kimmo kiljunen ja muutama muu sanoivat täällä että tänään on suuri päivä yhdyn siihen että tämä asia on erittäin tärkeä ja on hienoa että se se menee eteenpäin mutta suuri päivä on silloin kun tämä on oikeasti saatu jalkautettua suomalaisiin hoivayksiköihin ja se ei ole tapahtunut sillä tavalla että resursseja on otettu kotihoidosta tai omaishoidosta ja että tämä vahvistuva mitoitus voidaan taloudellisesti kestävästi rahoittaa silloin on todellakin suuri päivä
kiitoksia hyvin tiivistetty puheenvuoro
arvoisa puhemies pyysin oman puheenvuoroni edustaja guzeninan puheenvuoron tähden koska hän oli kiinnostunut niistä luvuista millä täällä äänestetään nyt ehkä näyttää olevan epäselvää se mistä täällä äänestetään ainakin osalle hallituspuolueitten edustajista täällähän kaikki kannattavat tämän lain läpi menemistä yhtään hylkäysesitystä ei ole jätetty tästä tässä toisessa käsittelyssähän käsiteltäisiin nimenomaan tämä hylkääminen jos sellainen olisi esitetty mutta sen sijaan täällä on koko joukko erittäin hyviä lausumia joilla entisestään parannetaan tätä lainsäädäntöä siellä muun muassa tuodaan esille se

arvoisa herra puhemies tästä täytyy todellakin vielä muistuttaa että me kaikki tietäisimme varmasti minkä asian äärellä me olemme ja mitä me äänestämme ei ole hylkäysesityksiä tehty oli voimaantulosäännöksessä muutosesitys josta jo äänestettiin ja se liittyi perussuomalaisten tekemään esitykseen koska meidän toiveemme oli että mitoitus olisi ollut nolla pilkku erilainen vähän vahvempi viesti kentälle myös arvoisa puhemies paljon on hyviä lausumia todellakin ja täytyy antaa kiitosta sosiaali ja terveysvaliokunnassa toimineille toimineille jäsenille kun tätä käsiteltiin me perussuomalaiset saimme sinne mietintöpohjaan muutamia teemoja nostettua liittyen muun muassa potilasturvallisuuteen ja myös koulutuspaikkoihin tulevaisuudessa myös hoitotyön johtamisen koulutukseen meillä on tulevaisuudessa erityisesti täällä uudellamaalla pääkaupunkiseudulla suuri pula osaavasta johtajuudesta hoitotyössä

asia olen tehnyt kaksi lakialoitetta liittyen hoitajamitoitukseen ja on hyvä asia että nyt olemme tässä pisteessä on myös saattohoitolakiesitys toivon että sekin etenee edustaja linden pidätte aina täällä erittäin hyviä puheenvuoroja niitä on ilo kuunnella ja kerroitte syntymäpäivistä joita teidän läheisillänne on aprillipäivän aikoihin ne ovat hienoja päiviä on syntynyt milloin tahansa olen itse syntynyt sibeliuksen päivänä joulukuussa mutta se ei tarkoita kuitenkaan sitä että haluaisin tänään soittaa finlandiaa täällä koska suhtaudun hieman skeptisesti ja epäilevästi tähän mitä tuleman pitää

se tulee olemaan rankkaa siellä kentällä ja todellakin hyvää kesää kaikille voi toivottaa mutta myös hoitotyöntekijöille pitkä kuuma kesä on tulossa pitkä kuuma loppuvuosi ensi vuosi seuraava toivotaan että sitten vuonna kaksikymmentäkolme oikeasti on se nolla pilkku seitsemän sitä me kaikki toivomme ja sen me varmasti myös olemme kaikille velkaa

puhemies haluan tähän loppuun

kyllä yksi yhteiskuntamme sivistyksen mitta on se miten huolehdimme heistä jotka tämän maan ovat meille rakentaneet ja tässä tänään kohta kun puhemiehen nuija kopahtaa otamme ison loikan nyt eteenpäin siinä että että me huolehdimme tämän maan rakentajista ja myöskin tulevaisuudessa ikäihmisistä tämä keskustelu vanhustenhoivan epäkohtien korjaamisesta on ollut siitä oikeastaan rohkaiseva että vaikka se kohdistuu tiettyyn osaan maamme väestöstä ikäihmisiin niin sille on ollut hyvin laaja tuki kaikista väestöryhmistä eri väestöpiireistä kaikista eri ikäluokista tämä keskustelu on jatkunut pitkään vuodesta kaksituhattaseitsemän asti ainakin ja nyt tullaan kiistatta yhteen kulminaatiopisteeseen vaikka tämänkin jälkeen on paljon vielä tehtävää arvoisa puhemies tähän loppuun haluaisin vielä sanoa sen että uskon ja luulen että se päätös joka täällä tänään tehdään antaa myös rohkaisevan viestin ihmisille siitä että politiikalla on väliä maailmaa voi muuttaa tarvitaan vain rohkeita

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että eduskunta päättäisi keskeyttää valtiopäivät tämän istunnon päätyttyä sekä kokoontua jatkamaan työtään

tiistaina ensimmäinen yhdeksättä kaksituhattakaksikymmentä kello